Ekologista kestävyyttä korostavan hankintapolitiikan lisäksi julkisella sektorilla on nyt tilaisuus edistää toimillaan myös monipuolisia ja kestäviä työmahdollisuuksia. Vain julkisen sektorin toimilla ympäristöä ei kuitenkaan pelasteta eikä hyviä käytänteitä levitetä, vaan mukaan tarvitaan myös yritykset ja kuluttajat. Olen iloinen siitä, että mietinnössä otetaan useammassa kohdassa kantaa kuluttajien asemaan ja kuluttajille annettavaan tietoon, sillä juuri kuluttajien käyttäytymisestä johtuu se, saammeko me toteutettua ekoinnovoinnille asetetut tavoitteet.